Siellä ei ole itsenäistä mediaa ja toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit ovat jatkuvasti painostuksen ja vainon kohteena, mikäli kritisoivat hallituksen linjaa. Opposition johtajat sekä presidentin kriitikot ovat vaarassa joutua vangituiksi, ja maassa arvellaan olevan tällä hetkellä jo noin 600 poliittista vankia. Erityisesti helmikuun parlamenttivaalien jälkeen maassa pidätettiin ja vangittiin vähintään 90 ihmistä lisää.

EUn tulisi pyrkiä Djiboutin kuten myöskin monien muiden apua saavien maiden kohdalla siihen, että tämä apu myös ohjaa maan demokratia ja ihmisoikeuskehitystä.